Arvoisa puhemies, EU tarjoaa runsaasti taloudellista tukea maihin, joissa arvoja sävyttää edelleen syvälle juurtunut korruptio ja ihmisoikeusrikkomukset. Meillä on itsellämmekin syytä pohtia arvojamme, sillä omatkin arvomme ovat koventuneet viime aikoina huomattavasti puheissa hehkutamme rauhaa ja ihmisten välistä tasa arvoa, mutta käytännössä meilläkin asuu kokonaisia perheitä kaduilla ja eurooppalaisia jaetaan menestyjiin ja häviäjiin. Mitä vastinetta me odotamme rahalle itäisiltä kumppaneiltamme sitäkö, että ihmiset esimerkiksi eri kieliryhmiin kuuluessaan olisivat oikeutettuja saamaan tarvitsemiaan palveluita ja lapset opetusta omalla kielellään vaiko sitä, että osissa itäisiä kumppanuusmaita edelleen niiden korruptoituneet johdot röyhkeästi keräävät EU rahan omiin taskuihinsa?